Euroopan kilpailukyky nimittäin riippuu tasan tarkkaan siitä, miten sosiaalinen malli voidaan pitää yllä. Mitä suurempi osa kansalaisista syrjäytyy työmarkkinoilta, sen enemmän velka kasvaa, sen enemmän ääriliikkeet kasvavat ja sen takia koko Euroopan unionin uskottavuus on vaakalaudalla.